Arvoisa puhemies, tässä tapauksessa sekä ihmiset että teolliset toimijat toimivat aika hatarassa lainsäädäntöpuitteessa. Kiistahan liittyy arktisten alueiden hyödyntämiseen, jossa ei ole samanlaista sopimuspohjaa kuin antarktisen hyödyntämisen osalta, niinpä tämä avoin kiista siitä, minkälaisella riskiasteella ja kuinka aggressiivisesti näitä luonnonvaroja voidaan sitten hyödyntää. Voi siis perustellusti toki kysyä kansalaisaktivismista, kuinka pitkälle se voi mennä ilman laillisia lakiseuraamuksia. Itsestään selvästi voimme varmaan kaikki sanoa, että mielenilmaus, suullinen tai plakaatissa oleva, ei nyt kuitenkaan ole merirosvousta eikä edellytä tämän tapaisia tutkintavankeus tai muita rankaisutoimenpiteitä, vaan kuten täällä aikaisemmin on sanottu, asia tulisi asiallisesti käsitellä kansainvälisen merioikeuden

Euroopan unionin on tässäkin suhteessa vahvasti seisottava sekä ihmisoikeuksien että perusoikeuksien puolella, niin että järjestelmät ja prosessit ovat lainmukaisia, suhteellisia ja kohtuullisia.